Arvoisa puhemies, parlamentti on toistuvasti ottanut kantaa siihen, että talous ja finanssialan johtopaikoilla ei ole riittävästi naisia ja joka kerta luvataan tilanteen korjaaminen seuraavalla kerralla.

Kysymys ei ole siitä, etteikö meillä olisi tyttöjä, jotka kouluttautuvat, ja naisia, jotka ovat päteviä ja johtavia kansantalouden, taloustieteen ja sekä julkisen että yksityisen finanssipuolen johtavissa tehtävissä tai finanssivalvonnan tehtävissä. Kysymys on siitä, nähdäänkö tämä pätevyys, asetetaanko ihmiset ehdolle ja tuodaanko tähän prosessiin vaihtoehtoja, jotka edistävät sukupuolten välistä tasa arvoa, ja silloin ei ole kysymys vain tasa arvosta, vaikka se on tärkeä peruspilari. Kysymys on laadusta jätämmekö puolen kansakunnan voimavarat ja lahjat käyttämättä päätöksenteossa? Esitän, että jatkossa on siirryttävä siihen kuten parlamentti esitti komissaariehdokkaiden osalta että jokainen jäsenmaa esittää sekä naista että miestä silloin kun nimityksiä näille paikoille tehdään.